Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, pidän mietintöä esitedirektiivin muuttamisesta myönteisenä, sillä monet näistä tehdyistä muutoksista vähentävät yritysten hallinnollista taakkaa, joten esittelijä on tehnyt erinomaisen hyvää työtä yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Esitevaatimuksia pienennettäessä täytyy vastapainona ottaa huomioon aina sijoittajan suoja. Esitetiivistelmän oikeusperustaa täsmennettiin ja laajasta oikeusperustasta luovuttiin, mikä on hyvä, sillä pitkä esitetiivistelmä olisi ollut vaikeaselkoinen ja sijoittajalle olisi saattanut tulla sellainen tunne, ettei varsinaiseen esitteeseen tarvitsekaan perehtyä. Nyt esitetiivistelmän täytyy vain vastata itse esitettä, eikä se siis saa olla ristiriidassa sen kanssa. Varsinainen oikeudellinen vastuu on itse esitteen antamien tietojen totuudenmukaisuudessa. Pidän myös myönteisenä esitetiivistelmän sisältövaatimusten täsmentämistä, sillä yhdenmukainen rakenne edistää esitetiivistelmien ymmärrettävyyttä.

Tämä perustui ajatukseen siitä, että kaikkia sijoittajia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Ei voida aina johdonmukaisesti olettaa, että henkilöstöön kuuluva piensijoittaja tietää tarpeeksi yrityksestä ja sen arvopapereista.

Tällä direktiivillä on tärkeä tavoite se, että sijoittaja voi perustaa sijoituspäätöksensä helposti saatavilla olevaan selkeään ja ymmärrettävään tietoon. Uskon, että direktiivin muuttaminen, mainitsemastani ongelmasta huolimatta, antaa oman panoksensa muutoksella hyvään suuntaan.